Lukuisat kansalaisaktivistit ja ihmisoikeuksia puolustaneet henkilöt ovat saaneet pitkiä vankeustuomioita. Sosiaalisen median käyttö sananvapauden ja ihmisoikeuksien välineenä tulee sallia kaikille, myös jokaiselle bahrainilaiselle.